Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, viikonloppuna kotikaupungissani näytti, tuntui ja tuoksui, siltä kuin olisi huhtikuu. Se ei ole vaarallista. Äärimmäiset säät sen sijaan ovat vaarallisia. Kaliforniassa on pahin vesipula vuosikymmeniin. Britanniassa on ollut ennätyssateita ja tulvia, kuten kollegat ovat kuvanneet. Monia osia Yhdysvalloista ovat koetelleet paukkupakkaset ja lumimyrskyt. Australian kesä on ollut ennätyskuuma. Kuumuus on saanut jopa kuolleita lepakoita tippumaan tuhansittain taivaalta puutarhoihin. Yksittäistä sääilmiötä ei voi liittää ilmastonmuutokseen, mutta kaikki tämä on sitä, minkä ennustetaan yleistyvän ilmastonmuutoksen myötä, ja yhä rajumpana. Maailman meteorologinen järjestö totesi viime vuosikymmenen olleen koko maailmassa äärisäiden vuosikymmen. Kaikille hallituksille tämä ei ole mennyt jakeluun, ei myöskään Euroopassa. Jotta EU tekisi oman osuutensa ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi alle kahden asteen, meidän päästövähennyksemme vuonna 2030 pitäisi olla ainakin 50 prosenttia, eikä 40 prosenttia, kuten komissio ehdottaa. Olemme luvanneet vähentää päästöjä vuoteen 2050 mennessä jopa 95 prosenttia. Se ei onnistu ilman sitovia uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteita, mutta silti niistä kuitenkin edelleen kiistellään. Tässä kuussa YKn pääsihteeri ja myös monet sotilasasiantuntijat ovat varoittaneet, että ilmastonmuutos on valtava turvallisuusuhka.

Tulvien ja muiden äärisäiden uhrit tarvitsevat solidaarisuuttamme, mutta tärkeintä solidaarisuutta on toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.